Samalla on myös välttämätöntä pitää huolta eurooppalaisen elintarviketeollisuuden innovaatiokyvystä ja kilpailukyvystä globaalisti.

Varsinkaan kun komission esityksen lukiessa nämä niin sanotut backstopit innovaatioiden ja liiketaloudellisten salaisuuksien osalta ovat enemmän kuin riittävästi ja hyvin selvästi kirjoitettuna ulos. En siis näe, että komission esitys uhkaisi millään tavalla eurooppalaista elintarviketeollisuutta tai maataloutta saatikka sitten sen innovaatiotoimintaa.